Arvoisa puhemies, Kiinassa etnisten vähemmistöjen perusoikeuksia ei kunnioiteta oli sitten kyseessä tiibetiläiset taikka uiguurit. Kuvaavaa on se, että Kiinan kommunistinen puolue kieltäytyy tukemasta Kashgarin kaupunkia tämän pyrkimyksissä kilpailla Unescon maailmanperintökohteen statuksesta. Viime vuosina Kiina on tukenut kansainvälistä hanketta liittää silkkitien kulttuurikohteet maailmanperintölistalle, mutta juuri Kashgar ei ole ollut Kiinan listalla tässä yhteydessä, koska se on yhden Kiinan suurimmista vähemmistöistä, uiguurien, kotipaikka. Kiina päinvastoin on aikonut purkaa Kashgarin kaupungista suuria osia, ja Kiina on perustellut tätä hanketta asukkaiden turvallisuudella, mutta kulttuuri kansalais ja ihmisoikeusjärjestöt pitävät tätä suunnitelmaa julmana uiguurien kulttuurien murskaamisena. Vähitellen Kiinan kommunistisen puolueen on tunnustettava se tosiasia, että Kiinan kansalaiset ovat kulttuurisesti monimuotoisia ja heillä tulee olla myös kulttuurinen itsemääräämisoikeus.